Esiintyy kummallista optimismia kaikkialla Euroopassa, vaikka työttömyys kasvaa, kansantaloudet velkaantuvat, väestö ikääntyy, jonkinlainen kolmoisgiljotiini on Euroopan yllä ja siitä huolimatta lama on julistettu päättyneeksi.

Eurooppa aloitti erittäin hyvin ja esimerkillisesti elvytyksen ja talouskriisin hoitamisen, jopa niin, että Yhdysvallat oppi Euroopasta ja otti oppia Euroopasta, mutta sen jälkeen Eurooppa on hyytynyt. Ja nyt tämä väärä optimismi on johtamassa myös väärään ratkaisuun. Talouskriisiä ei ole voitettu.